toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskolmas ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on lauri ihalainen hanna sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kolme lausumaehdotusta ja jani mäkelä on ritva elomaan kannattamana tehnyt vastalauseen

lausumaehdotuksen

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies koska en päässyt ensimmäisessä käsittelyssä esittelemään mietintöä niin ihan lyhyesti vain kyse on siis siitä että halutaan suojata lapsia merityössä ja kalastusaluksilla ja kansainvälisestä sopimuksesta jota kautta tämä suomeenkin tulee valiokunta muutti tässä lakiesityksessä oppivelvollisuuden käsitettä tässä laissa oli sidottu kuudentoista vuoden ikään ja oppivelvollisuusikään ikään kuin se oikeus olla kalastusaluksella töissä

mutta kuitenkin meillä on tässä maassa ihmisiä joiden oppivelvollisuusikä ei ole niin yksiselitteinen jolloin kyse on siitä oppivelvollisuuden päättymisestä samalla halusimme kuitenkin mietinnössä ottaa kantaa siihen että kun kalastus on toimialana sellainen että se usein siirtyy sukupolvelta toiselle perheessä niin olisi tärkeää että lapset voisivat myös alle sen kuudentoista vuoden iän olla mukana kalastamassa silloin kun kyse on vanhempien aluksesta ja ikään kuin harjaantumassa mutta silloin pitää turvata se että he eivät ole työsuhteessa eivätkä joudu ikään kuin niihin velvoitteisiin joita työntekijä tekee tähän kiinnitimme mietinnössä huomiota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

arvoisa rouva puhemies tässä on esillä tupakkalain muutos ja itse ajattelin lausua muutaman ajatuksen siitä mitä muita muutoksia tupakkalakiin on seuraavan hallituksen toimesta mielestäni syytä tehdä tämän eduskunnan aikanahan onnistuimme säätämään lain jossa parveketupakointia rajoitetaan eli nykylain mukaan taloyhtiö voi hakea kunnalta päätöstä siitä että taloyhtiön parvekkeilla parvekkeilla joilta savu voi kulkeutua muille parvekkeille tai muihin huoneistoihin voidaan kunnan päätöksellä tupakointi kieltää tämä nykyinen menettely vaikka se on hyvin tuoreesti säädetty on erittäin byrokraattinen ensinnäkin edellytetään taloyhtiössä yhtiökokouksen käsittelyä jota ennen esilläolo on tuotava kaikkien osakkaiden ja myös talossa asuvien vuokralaisten tietoon sen jälkeen on toimitettava kunnalle paksu nippu papereita ilmeisesti talon pohjapiirros ja erilaiset muut selvitykset tästä

ja sen jälkeen kunnan viranomainen sitten käy ehkä siellä paikan päällä mutta joka tapauksessa siellä joku byrokraatti asiaa miettii ja toteaa ilmeisesti että joitakin papereita puuttuu sen jälkeen toimitetaan lisää papereita ja sen jälkeen hän tekee sen päätöksen lain mukaan on siis kiellettävä jos nämä olosuhteet täyttyvät arvoisa rouva puhemies kaiken tämän päälle taloyhtiön pitää vielä maksaa viranomaisille kunnalle siitä että he armollisesti käsittelevät tätä hakemusta minä todellakin toivon ja melkein uskallan sanoa että edellytän edellyttäen että oma puolueeni on seuraavassa hallituksessa että seuraava hallitus toimii niin että taloyhtiö itse päättää siitä saako sen taloyhtiön asukkaiden parvekkeilla tupakoida vai eikö saa toinen mahdollisuus olisi tietysti säätää suoraan lain nojalla että parvekkeilla ei saa tupakoida mutta tämä taloyhtiön oma päätös on mielestäni asianmukainen seuraava askel mikä on syytä ottaa no kun tupakkalakia joka tapauksessa toivottavasti ollaan muuttamassa niin sitten toinen tärkeä tekijä olisi bränditunnusten poistaminen tupakkarasioista eräissä maissahan on jo niin että tupakkamerkkejä ei voida niiden brändeillä myydä vaan askit ovat kokonaan valkoisia ainoa mitä niissä on on esimerkiksi kauhistuttavia kuvia siitä mihin tupakointi voi

arvoisa rouva puhemies tässä on kyse siis tupakkatuotteiden vähittäispakkausten jäljitettävyydestä tämä on eun eun sääntelyä ja sen toteuttamista suomessa ja tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin tulee tämän jälkeen yksilölliset tunnisteet joiden avulla tuotteet voidaan jäljittää ja tämä pitää tehdä myös suomen nimeämän tahon antamana tämä uudistus on hyvä ja ja tervetullut meillä on jonkin verran salakuljetusta ja tietysti silloin kun tilanne menee entistä tiukemmaksi myös tämäntyyppiset tuonnit tuonnit yleistyvät on tärkeää että jäljitettävyys toimii edustajakollegani ben zyskowicz kävi hyvin läpi sitä mitä tällä kaudella on tehty itse pidän parveketupakointia merkittävämpänä asiana sitä että autoissa lasten matkustaessa tupakanpoltto on pystytty nyt rajaamaan niin että kun autossa on alaikäisiä lapsia niin niin tupakanpoltto on siellä kielletty jossain vaiheessahan näytti siltä että meidän perustuslakiasiantuntijat olisivat senkin estäneet että kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin saada tuhota lapsen keuhkot jo siinä automatkan aikana nyt kuitenkin onneksi tämä lainsäädäntö on saatu voimaan arvoisa puhemies me tarvitsemme lisää toimia tupakoinnin haittojen kitkemiseksi ennen muuta niin että suojaamme meitä ja niitä jotka eivät tupakoi ja erityisen vahvasti lapsia jotka eivät itse pysty vaikuttamaan siihen mutta on myös oikein että meillä on toimenpiteitä joilla me pyrimme siihen että enää uudet uudet nuoret tai tulevat aikuiset eivät ryhtyisi lainkaan polttamaan sen suuntaisia toimia on on viime aikoina tehty ja niitä myös edustaja zyskowicz tuossa esille toi mutta yksi asia mistä olen poikkeuksellisen huolissani on se että samaan aikaan kun tupakanpoltto vähenee nuuskan käyttö suomessa yleistyy

toimiin ryhdyttäisiin tämä on iso ongelma ja ja toivon että tähän saataisiin lisää panoksia erityisen huolestunut olin siitä kun sain viestin yhdeltä äidiltä joka kertoi että heidän lapsensa ja hänen kaverinsa ovat ryhtyneet käyttämään käytettyjä nuuskia eli nuuskia joita löytyy roskiksista roskiksista kadulta ja myös urheiluhallien pukukopeista joissa nuuskan käyttö on varsin yleistä lapset poimivat näitä käytettyjä nuuskia ja saavat niistä vielä sitten

arvoisa rouva puhemies niin tällä vaalikaudella kuin jo useamman useamman vuosikymmenen aikana harjoitetulla tupakkapolitiikalla on ollut kyllä merkittävä vaikutus kansanterveyteen ja ajattelen että se on suorastaan hyvä esimerkki siitä miten eduskunnan päätöksillä sekä veropäätöksillä että lainsäädännöllä on saatu

josta tänään puhumme ei todennäköisesti kovin suurta vaikutusta ole siihen kuinka paljon suomessa tupakoidaan mutta kyllä silläkin on oma paikkansa nimittäin tämä jäljitettävyyden parantaminen suitsii salakuljetusta sillä pystytään paremmin saamaan kiinni salakuljetusta ja tällöin se tukee nimenomaan näitä veronkorotustoimenpiteitä

sekä tupakan saatavuuden hintapolitiikan mainonnan tupakkarajoitusten avulla on todellakin pystytty saamaan tuloksia ja omalta osaltaan tämä euroopan unionin sääntelyyn perustuva jäljitettävyyslainsäädäntö on on tätä politiikkaa tukemassa täällä edustaja zyskowicz nosti esiin parveketupakoinnin ja jaan kyllä hänen kanssaan tämän saman huolen eli kyllä meillä vielä on näitä asioita joita joita eduskunnan ja hallituksen edelleen tulee ottaa ottaa pöydälle varmasti tämä jää sitten seuraavan hallituksen toimenpiteiden joukkoon ja toivon että että kaikki puolueet tarttuvat tähän tärkeään asiaan itse olen sitä mieltä että edelleenkin meillä on varaa myös tähän tupakka askin hintaan vaikuttaa ja ja sen avulla rajoittaa tupakointia etenkin nuorten keskuudessa ja kun meillä nyt on sitten jatkossa keino joka parantaa tätä jäljitettävyyttä ja samalla vähentää mahdollisuuksia salakuljetukseen niin sen vuoksi rohkaisisin käyttämään myös tätä veronkorotuskeinoa
arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys tähtää juuri siihen että tupakkatuotteiden laitonta kauppaa pystytään hillitsemään ja tässä suhteessa esitys on ilman muuta hyvä ja kannatettava kun tupakoinnin rajoittamisesta säädetään lainsäädännöllä niin pidemmällä pidemmällä aikavälillä on kyllä nähtävissä että yleensä ne jotka ovat vastustaneet tehtäviä muutoksia ajan myötä niitä niitä sitten kannattavat jokainen voi varmasti tuttavapiiristään löytää henkilöitä jotka ennen kuin ravintolatupakointi kiellettiin olivat jyrkästi kieltoa vastaan että näin ei saa tehdä mutta kun se on nyt ollut jo suomessakin pitkän aikaa voimassa niin kyllä ihmiset ovat tyytyväisempiä siitä että eivät aamulla kirvele silmät ravintolaillan jälkeen puhumattakaan työntekijöistä jotka altistuvat sitten tälle passiivitupakoinnille koko koko tuon työvuoronsa ajan jos jos paikoilla tupakoidaan tässä mielessä kyllä suomessakin on menty hyvään suuntaan ja tätä kehitystä ei pidä pelätä jotkut tietysti sanovat että tämä on nyt sitten suorastaan terrorismia tupakoitsijoita kohtaan mutta pitää muistaa sekin että että jos tänä päivänä tupakkatuotteet hakisivat julkista kauppamahdollisuutta ja markkinoille tuloa niin terveyssyistä tupakkatuotteita ei missään tapauksessa voisi hyväksyä meillä on paljon muitakin tuotteita jotka pienemmillä kriteereillä ovat ovat listoilla joita ei voi hyväksyä markkinoille mutta tupakan kohdalla ollaan tietysti historiallisista syistä tässä tilanteessa näin ollen tupakointia ei tietenkään voida kokonaan kieltää se taas johtaisi salakuljetukseen ja monien muiden muiden tuotteiden käyttöön täällä viitattiin myös tähän nuuskakysymykseen se on valitettavasti nuorison parissa trendinomaisesti lisääntymään päin oleva asia mitä tälle voidaan tehdä se on toinen asia tupakka kuitenkin on hyvin usein myös ikään kuin portti eteenpäin myös muiden muiden päihdyttävien aineiden kuten huumausaineiden käyttöön tässä mielessä tällä yhteiskunnan työllä mitä tupakoinnin rajoittamisen suhteen tehdään on kyllä varmasti pidemmän päälle oikein hyvä pohja ja ja myös tulevan eduskunnan sitä pitää jatkaa toivon myös että keskusta on seuraavassa hallituksessa ketkä kaikki siellä sitten ovatkaan jatkamassa tätä tätä työtä eteenpäin
kiitoksia kello on paljon mutta pystyn antamaan vielä kaksi puheenvuoroa sen jälkeen lopetetaan edustaja juvonen
arvoisa rouva puhemies tässä edelliset puhujat ovat esittäneet toivomuksia että olisivat hallituksessa myös minä esitän perussuomalaisten puolesta sen esityksen toivon että mekin olemme hallituksessa arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ja sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä haluan muutaman sanan tästä sanoa tämä esitys on hyvä hallituksen esitys liittyy tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia koskevaan euroopan unionin järjestelmään ehdotetuilla muutoksilla toimeenpannaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten turvaominaisuuksia koskevaa komission sääntelyä sääntelyä muutoksilla mahdollistetaan myös sellaisen asetuksen tasoisen sääntelyn antaminen jota komission turvaominaisuuspäätöksen täytäntöönpano edellyttää

lisäksi verottomasti myydyt tupakkatuotteet houkuttelevat erityisesti henkilöitä joilla on vähän rahaa käytettävissään kuten juurikin lapsia ja heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia kyllä sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi näin että tällä ehdotetulla sääntelyllä voidaan merkittävästi ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa ja salakuljetusta ja sen eteen meidän kaikkien on totta tosiaan tehtävä yhdessä töitä

puhemies puhuin tästä asiasta jo viime käsittelyssä tämä on hyvä laki jolla voidaan olennaisesti torjua tupakan salakuljetusta joka on iso asia niin kuin edustaja juvonen äsken sanoi maailmanlaajuisesti aika suuri määrä savukkeista on salakuljetettuja tällä voidaan torjua sitä tällä systeemillä joka tässä meidän eu paketissamme on voidaan myöskin estää se että tupakkateollisuus pääsisi tässä enää mukaan pyysin puheenvuoroa oikeastaan koska edustaja zyskowicz otti esille pari hyvin

sitten ajatuksen päästä näihin tuotemerkittömiin pakkauksiin plain packaging niin kuin on tehty yhä useammassa maassa on toivottavaa että seuraavassa tupakkalain uudistuksessa tämä voidaan toteuttaa edustaja zyskowicz viittasi myöskin tupakan myynnin valvontaan se on erittäin tärkeätä tähän liittyy kysymys valvontamaksuista ja tämä asia tulee vielä tähän eduskuntaan niin sanotun luova paketin yhteydessä